Me tarvitsemme molempia. Me tarvitsemme julkisen talouden vakauttamista. Me tarvitsemme myös tämän akuutin velkamäärän hallintaa osassa jäsenvaltioita. Mutta me tarvitsemme pitkäjänteisiä keinoja julkisen talouden rahoituskustannusten vakauttamiseksi. Oikein toteutettuna eurobondit ovat sellainen työkalu, josta kaikki jäsenvaltiot ja ennen kaikkea eurooppalaiset kansalaiset hyötyvät. Se hillitsee kaikkien lainanhoitokulujen heilahteluja ja se myöskin hillitsee ja laskee lainanhoitokulujen korkotasoa sen takia, että se on kokonaisuudessaan vakaampi ja mielenkiintoisempi sijoituskohde. Ei tietenkään ilman tiukkaa ja automaattista julkisen talouden epätasapainojen kontrollia. Mutta en voi käsittää parempaa keinoa, millä me itse asiassa toisimme yhteen eri jäsenvaltioiden ja niiden taloudelliset intressit ja houkuttelisimme pakkokeinojen lisäksi heidät myöskin vakaus ja kasvusopimuksen noudattajiksi.